ja viimeisen kolmen vuoden aikana korruptio on vain lisääntynyt siellä, ei suinkaan vähentynyt.

Olen iloinen, että tämä on saanut tukea muilta ryhmiltä. Tällaisen raportin aika on juuri nyt, kun Afganistan ja EU ovat solmimassa uutta yhteistyösopimusta.

Ja se mikä ei mene perille, se tukimuoto täytyy lopettaa.